merkitään läsnäolo pöytäkirjaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö kolme yleiskeskustelu asiasta päättyi neljäs neljättä kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies teen vastalauseen kahden mukaisen muutosehdotuksen

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi

merkitään edustaja

kurvisen

arvoisa puhemies ehdotan hyväksyttäväksi vastalauseen yhtenä mukaisena

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa

östmania kdsta jari myllykoskea vasemmistoliitosta satu taavitsaista sosiaalidemokraateista susanna koskea kokoomuksesta satu hassia johanna karimäkeä ja krista mikkosta vihreistä siitä että he ovat allekirjoittaneet tämän varsin tärkeän lakialoitteeni arvoisa puhemies on käsittämätöntä että meillä on suomessa voimassa laki jossa sukulaisuussuhteen ja asumisen perusteella määritellään ihminen joksikin muuksi kuin mitä todellisuudessa on samalla perusteella voitaisiin rikoslaissa tuomita rikoksentekijän puoliso lapset vanhemmat tai isovanhemmat jotka asuvat tekijän kanssa samassa taloudessa suorittamaan osa siitä rangaistuksesta johon varsinainen tekijä on tuomittu

vakuuttamisen korjaamisen lisäksi perheyrityksissä työskentelevän ei omistavan perheenjäsenen tulisi jatkossa olla palkansaaja palkansaaja myös työttömyysturvajärjestelmässä ja laissa yrittäjän eläkelaissa yrittäjällä tarkoitetaan henkilöä joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa tämä tarkoittaa käytännössä sitä että esimerkiksi luonnollisen henkilön ansiotarkoituksessa ilman työ tai virkasuhdetta harjoittama toiminta katsotaan aina yrittäjätoiminnaksi tällöin puhutaan yksityisestä elinkeinonharjoittajasta ja arkikielessä myös toiminimiyrittäjästä henkilöyhtiöissä ja muissa yhtymissä yrittäjäksi katsotaan henkilö joka on henkilökohtaisessa vastuussa yhtiön tai yhtymän velvoitteista osakeyhtiöiden osalta yrittäjäksi katsotaan johtavassa asemassa yrityksessä työskentelevä osakas jos yksi hän omistaa yksin yli kolmekymmentä prosenttia yhtiön osakepääomasta tai hänellä on yksin yli kolmekymmentä prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta kaksi hän omistaa yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli viisikymmentä prosenttia yhtiön osakepääomasta tai heillä on yhdessä yli viisikymmentä prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta johtavalla asemalla tarkoitetaan yhtiön toimitusjohtajuutta hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa sen sijaan työttömyysturvalain yrittäjämääritelmä on yrittäjän eläkelakia laveampi henkilöä voidaan pitää työttömyysturvassa yrittäjänä myös yrityksen osaomistajia koskevan säädöksen perusteella osaomistajana pidetään henkilöä joka työskentelee johtavassa asemassa yritystoiminnassa josta hän itse omistaa vähintään viisitoista prosenttia hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa vähintään kolmekymmentä prosenttia tai hänellä tai hänen perheellään on muuten vastaava määräysvalta yrityksessä ilman johtavaa asemaa työskentelevän henkilön osalta edellytetään perheestä löytyvän vähintään viidenkymmenen prosentin omistus muuten vastaava määräysvalta yritystoiminnassa perheenjäseneksi katsotaan yrittäjän avio tai avopuoliso sekä hänen kanssaan samassa taloudessa asuvat lapset lapsenlapset vanhemmat ja myös isovanhemmat käytetty ilmaisu osaomistaja voi tarkoittaa myös henkilöä joka ei omista todellisuudessa osaakaan yrityksestä yrittäjän perheenjäsenen kaikessa muussa lainsäädännössä työsuhteisena pidetty työskentely perheyrityksessä katsotaankin työttömyysturvassa yrittäjätyöksi perheenjäsenten katsominen yrittäjiksi johtaa kahdenlaisiin ongelmiin kyseessä olevan henkilön työttömyysturvassa koska perheyrityksessä työskentelevän yrittäjän perheenjäsen joka ei omista yrityksestä mitään katsotaan kaikessa muussa lainsäädännössä työntekijäksi ei voida kohtuudella olettaa että hän ymmärtäisi olevansa työttömyysturvassa kuitenkin yrittäjä

tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on päättynyt ja yrittäjä on luopunut yrittäjän tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesta vakuutuksesta sekä jättänyt verohallinnolle ilmoituksen yrityksen poistamiseksi ennakkoperintärekisteristä työnantajarekisteristä ja ilmoituksen joko yrityksen poistamiseksi arvonlisäverovelvollisten rekisteristä tai yritystoiminnan keskeyttämisestä lisäksi yritystoimintaa pidetään työttömyysturvassa lopetettuna kun on ilmeistä että tuotannollinen ja taloudellinen toiminta on kokonaan päättynyt jotta yrityksessä työskennellyt varsinainen yrittäjän kanssa saman talouden jakanut perheenjäsen

saisi työttömän statuksen ja sitä myötä oikeuden työttömyysetuuteen ja

yritystoiminta pääsäännön mukaan lopettaa yrittäjän tyel

vakuutetun perheenjäsenen joka omistaa alle viisitoista prosenttia yrityksestä osalta laissa on lista erilaisista poikkeuksista joiden perusteella kyseessä oleva henkilö voi päästä työttömyysetuudelle ilman että koko yritystoiminnan lopettamista edellytetään edellä mainitun yrittäjän perheenjäsenen työskentelyn yrityksessä katsotaan päättyneen jos yksi henkilön työkyky on alentunut pysyvästi ja olennaisesti tai yritystoimintaa on pidettävä luonnonolosuhteista johtuen kausiluonteisena ja toimintakausi on päättynyt

kaksi henkilön työskentely yrityksessä on päättynyt ja hän on työllistynyt päätoimisesti yritystoiminnassa enintään kuuden kuukauden ajan

kahden vuoden tarkastelujakson

työllistymistä edistävään tai muihin omaehtoisiin opintoihin liittyvästä